Arvoisa puhemies, on tervetullut uutinen, että ASEAN valtiot ovat perustaneet alueellisen ihmisoikeustoimikunnan. Tätä taustaa vasten on järkyttävää tavata vietnamilaisia munkkeja, jotka ovat joutuneet väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Meillä oli kunnia tavata heitä ihmisoikeusalivaliokunnassa hiljattain. Uskonnollisten yhteisöjen asema näyttää Vietnamissa yhä vaikeutuvan. On todellakin tuomittava asia, että yli 300 munkkia ja nunnaa kahdesta luostarista joutui väkivallan seurauksena poistumaan ja että uskonnollisia yhteisöjä jatkuvasti häiritään.